Arvoisa puhemies, Keski Afrikan tasavallan hallinto on lähes tuhoutunut sitten viimeisimmän vallankaappauksen ja turvallisuustilanne on erittäin vakava. Maan pääkaupungin Banguin ulkopuolella turvallisuustilanne on erityisen heikko. Ei ole poliisia, ei ole oikeuslaitosta, ei edes alkeellista terveydenhuoltoa.

Malaria, muut taudit sekä korkea synnytyskuolleisuus ja aliravitsemus tappavat ihmisiä jopa enemmän kuin aseellinen konflikti. On käsittämätöntä, että kansainvälinen yhteisö on hyvin pitkään ollut huomioimatta tätä Keski Afrikan tasavallan humanitaarista katastrofia, ja aivan niin kuin täällä moni kollega on jo aiemmin sanonut, EU alueen tukijana ei voi väistää vastuuta.